Arvoisa puhemies, tämä on merkittävä askel vastuullisen resurssienkäytön, kansainvälisen vastuun, ilmastopolitiikan, biodiversiteetin ja ihmisten elinolosuhteiden osalta. Se osoittaa, että Euroopan unioni voi olla tehokas kansainvälinen toimija omalla sisäisellä lainsäädännöllään, aivan kuten myös direktiivi osaltaan.

sen kummemmin laittomien hakkuiden kuin siihen liittyvän kaupankaan osalta. Toivon, että komissio antaa tähän liittyvät esitykset mahdollisimman pian. Samalla tavalla painotuotteiden sisällyttäminen jatkossa osaksi tätä asetusta on aivan välttämätöntä.